Euroopan unionin jäsenvaltioissa jätehuoltopoliitikoissa on erittäin suuria eroja, ja tähän meidän pitäisi pystyä puuttumaan entistä tiiviimmin. Jätehuollon puitedirektiivin täytäntöönpanon määräaika umpeutui 2010, ja ainoastaan kuusi jäsenvaltiota on pystynyt tämän toteuttamaan, eli kansalaisten huoli pitää asiassa ottaa hyvin vakavasti. Täytyy myös muistaa, että jäte on mahdollisuus. Kuten on sanottu, jäte on resurssi, ja jätehuollon kehittyminen luo varmasti paljon myös uusia työpaikkoja ja parantaa Euroopan unionin resurssitehokkuutta.